Ne ovat aikamoinen ongelma tällä hetkellä koko Euroopan energiamarkkinoille. Energiamarkkinat ovat sekaisin ja oikeastaan kukaan ei investoi energiaan nyt ilman, että saa siihen pitkäaikaista tuotantotukea tai takuuhintaa. Tästä pitäisi päästä nyt eroon. On perusteltua, että uusiutuvaan energian tutkimukseen, tuotekehitykseen ja investointeihin voidaan suunnata tukia, mutta jos uusiutuva energia perustuu sille, että se saa jatkuvaa tukea, se ei ole kestävällä pohjalla. Näemme, että viime vuonna Euroopassa investoitiin uusiutuvaan energiaan kaikkein vähiten yhdeksään vuoteen ja investoinnit putosivat 20 prosenttia. Se osoittaa, että meillä täytyy olla enemmän pitkäjänteisyyttä ja että investoijat myös tietävät, mihin suuntaan ollaan menossa. Toinen kysymys liittyy kestävyyskriteereihin, joita tässä halutaan kiirehtiä biomassan osalta. On tärkeää, että hoidamme kestävästi Euroopan metsiä, mutta se ei saa tuoda lisää byrokratiaa metsänomistajille. On tärkeää, että hyödynnämme jo niitä sertifikaattijärjestelmiä, joita meillä tällä hetkellä on olemassa.